päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja rinne
arvoisa puhemies tällä viikolla oli tasavallan presidentin johtama palaveri jossa puolueiden puolueiden puheenjohtajat olivat laajasti paikalla tässä palaverissa todettiin että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan linjaa ei muuteta harjoitustoimilla vaan poliittisilla päätöksillä puolustusvoimien suorituskyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää aktiivista harjoitustoimintaa eri kumppanien kanssa tällaisia harjoituksia on tänä vuonna hieman alle yhdeksänkymmentä kappaletta viime viikkojen aikana on käyty vilkasta keskustelua harjoitustoiminnasta eilen puheenjohtajat keskustelivat ulko ja siis tasavallan presidentin johdolla hyvähenkisessä ja vakavassa keskustelussa nousi esille asioita jotka toteutuessaan luovat edellytyksiä hyvälle yhteistyölle jatkossakin ja vakaalle yhteisesti jaetulle ulko ja turvallisuuspolitiikan sisällölle arvoisa pääministeri kysyn teiltä miten ja missä aikataulussa hallitus tuon eilisen hyvähenkisen keskustelun synnyttämiä kehittämisajatuksia aikoo viedä eteenpäin

arvoisa puhemies hallitukselle on äärimmäisen tärkeää ensinnäkin se että tämmöinen kansallinen yksituumaisuus kos kien ulko ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä säilyy meidän meidän keskustelun ytimenä totta kai me pystymme ja meidän pitää pystyä asiasta keskustelemaan välillä välillä reippaastikin mutta se että siellä on ollut konsensus ja yksituumaisuus taustalla on arvo jota tulemme vaalimaan ja haluamme vaalia tässä mäntyniemen keskustelussa toimme esille sen muutoksen minkä hallitus näitten harjoitusten arviointikriteeristöihin tulee tuomaan sen tuomme hyvin nopeassa aikataulussa paitsi tp utvan utvan käsittelyn pohjaksi myöskin sitten eduskuntakäsittelyn pohjaksi se on totta että harjoituksia on kymmeniä jopa lähelle sata voi olla vuodessa ja siellä voi joku harjoitus nousta kun harjoituksen sisältö myöhemmin selviää sellaiseksi jota kannattaisi vielä tarkemmin käsitellä ennen kuin ennen kuin harjoitus toteutetaan tähän asiaan lupaan muutoksen ja se tulee näkymään myöskin eduskunnan tiedonsaannissa
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

puhemies kiitos vastauksesta pääministeri ranskaa viime vuoden marraskuussa kohdanneet koko maailmaa järkyttäneet terroriteot ovat synnyttäneet uudenlaisen ulko ja turvallisuuspoliittisen tilanteen euroopassa ranska on pyytänyt apua euroopan unionin jäsenmailta lissabonin sopimuksessa merkityn avunantolausekkeen mukaisesti ensimmäistä kertaa historiassa suomi on ilmoittanut valmiutensa antaa tällaista apua näin poikkeuksellisessa ja uudessa ensimmäistä kertaa kohdattavassa tilanteessa on tärkeää että hallituksella on politiikkansa tukena asiaa tunteva sen käänteitä hahmottava parlamentti mahdollisimman yksituumaisesti tämä edellyttää sitä että eduskunnalla kokonaisuudessaan on mahdollisuus asiasta keskustella arvoisa pääministeri kuten edustaja heinäluoma on täällä useampaan otteeseen esille tuonut kysyn teiltä aiotteko tuoda ranskan avunpyyntöön liittyvän asiakokonaisuuden eduskuntaan keskusteltavaksi esimerkiksi pääministerin ilmoituksena tai peräti tiedonantona

valmistelussa ja suomi on vastannut myönteisesti ranskan pyyntöön meillä on kolme asiaa joita viemme eteenpäin yksi on koulutustoiminta irakin erbilissä toinen on unifil toiminnan jatkaminen libanonissa ehkä sen laajentaminen ja kolmas on sitten jo toteutunut eli puolustusvoimat on antanut lentotunteja kuljetuskalustolle kriisinhallintaan osallistumista valmistellaan parasta aikaa ja se tulee vaatimaan sotilaallisen kriisinhallintalain mukaisesti selontekomenettelyn käsittelyn ja tämä antaa sopivan tilaisuuden käydä laajempi keskustelu tästä aiheesta uskon että tämä on myöskin paras tapa eduskunnalle

tämä on tärkeä asia ja asia on valmistelussa eli johdonmukaisesti suomi on korostanut avunantolausekkeen poliittista ja periaatteellista merkitystä se on myös solidaarisuuskysymys euroopan valtioiden välillä on hyvin perusteltua että kun tämä nyt ensimmäistä kertaa aktivoituu niin nämä asiat perusteellisesti selvitetään tässä tilanteessa on järkevää tuoda selonteko sen jälkeen meillä on erittäin hyvä mahdollisuus laajasti keskustella näistä asioista tämä on äärimmäisen tärkeä ja samalla tämä on myös vastaus ranskan avunpyyntöön mutta meille on myös yhdysvallat esittänyt avunpyyntönsä näihin kaikkiin pyyntöihin voidaan vastata sitten samalla kertaa

tämä viime viikkojen keskustelu on osoittanut sen että kansainvälinen harjoitustoiminta on tarpeen ja on erityisen hyvä että se on lisääntynyt ruotsin kanssa kaikki tukevat ja se on on hyvin tärkeä linjaus mutta on myöskin ilmennyt että tämmöinen tietynlainen poliittinen harkinta ja arviointi on pettänyt en sano lopputuloksen suhteen vaan ihan menetelmien suhteen on hyvä että nyt tasavallan presidentti ja hallitus ovat näitä menettelytapoja ja käsittelyjärjestystä uusimassa ja sille tulee varmasti meiltä täysi tuki samaten on hyvä että me saimme mahdollisuuden keskustella ja käydä läpi näitä laaja alaisia turvallisuushaasteita ja suomen osallistumista kriisinhallintaan kun eussakin on valmisteilla uusi globaali strategia mutta olisi tärkeää että tässä yhteydessä ei katsota vain sotilaallista osallistumista vaan myöskin niitä muita välineitä siviilikriisinhallintaa ja kehitysyhteistyötä joidenka yhteensovittamisen ja yhteiskäytön pitäisi olla juuri suomen kaltaisen maan erityinen vahvuus ja panos kansainväliseen

kokonaisturvallisuus on tärkeää siihen liittyy myös kriisinhallinta kansainvälinen harjoitustoiminta kehitysyhteistyö monenkeskinen yhteistyö eussa ykssa kansainvälisissä järjestöissä ja kansalaistoiminnassa

ulkoministeriön kautta ja silloin tässä kumppanimaina olivat mukana suomi ruotsi australia japani ja ukraina nyt kun on puhuttu paljon ukrainan kriisin alusta niin viime hallituksen aikana on harjoiteltu ukrainan kanssa

tässä sotilaallisessa harjoitustoiminnassa sotkeutuu ikävällä tavalla kaksi asiaa toisaalta tästä asiasta tiedottaminen ja toisaalta itse substanssi joka liittyy näihin harjoituksiin se että tämä tiedottaminen täydellisesti epäonnistui aiheutti aiheutti aika paljon sitä kohua joka sitten siitä siitä seurasi nyt olen pannut tyydytyksellä merkille kun olen tästä asiasta monta kertaa huomauttanut että hallituksen piiristä on nyt tullut selvä ilmoitus siitä että tähän tiedotuskäytäntöön tulee selvä uusi sabluuna ja uusi systeemi

siinä saattaa tapahtua aika isoja asioita ensi kesänä jos brexit tapahtuu siinä yhteydessä täytyy miettiä vielä uudelleen mikä tämän sisältö on

arvoisa herra puhemies tämä on aivan totta mitä valiokunnan varapuheenjohtaja salolainen sanoi tiedän omasta kokemuksestani oltuani uavn puheenjohtajana neljä vuotta että näissä prosesseissa on aina ollut parantamisen varaa ja niin on nytkin nythän tietysti prosessin yhteydessä olen käynyt kaksi kertaa jo ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana mutta se on hyvä täällä suuressa salissa käydä läpi että tätä juoksua parannetaan koska se on meidän kaikkien etu tämä tilanne että meidän linjastamme olisi jotain epäselvyyttä on huono tilanne isänmaan kannalta ja sellaista ei pidä olla uskon kyllä että aika moni meistä on ollut selvillä mutta moni ei ole ja sen takia meidän täytyy tässä parantaa varapuheenjohtaja salolainen puhui tästä brexitistä sillä on myös erittäin merkittävät ulko ja turvallisuuspoliittiset seuraukset jos se toteutuu ja ja ne täytyy ottaa vakavasti britannia on suorituskyvyltään

diplomaattikyvyltään ja ja ulko ja turvallisuuspoliittiselta osallistumiseltaan erinomaisen iso sotilaallinen valta vaikka sen päälinja on nato niin se on kuitenkin eurooppalaisessa kontekstissa myös hyvin

arvoisa puhemies viime vuosina on tuotu esille suomen ulkopolitiikkaan liittyen uusi termi ja se on tämä aktiivinen vakauspolitiikka suomi ja ruotsi yhdessä itämeren alueella voivat muodostaa vakauttavan tekijän ja luottamus näiden kahden maan politiikan jatkuvuuteen on tässä tärkeä tekijä tämän sotaharjoituskeskustelun yhteydessä on puhuttu myös liittoutumattomuudesta meidän linjaanhan on kuulunut uskottava oma puolustus kumppanuusyhteistyö ja myös pysyminen sotilasliittojen ulkopuolella arvoisa pääministeri voivatko kansalaiset luottaa siihen että teidän johtamanne hallitus pitää kiinni siitä että suomi pysyy sotilasliittojen

arvoisa puhemies tähän on helppo vastata kun lukee hallitusohjelman niin hallitusohjelmassa pysytään myöskin tässä asiassa sen voin teille vakuuttaa arvoisa edustaja

arvoisa puhemies edustaja heinäluomalle minulla on ilo todeta että olen tänään aamulla keskustellut ruotsin parlamentin puhemiehen urban ahlinin kanssa sosialidemokraatti näistä asioista ja tulimme yhteisymmärrykseen nimenomaan siitä asiasta että tämä suomi ruotsi yhteistyö on molempia hyödyttävää se on poliittisesti tasapainottavaa se tapahtuu sotilasliittoihin kuulumattomien maiden kesken tämä on juuri sitä linjaa mitä meidän pitääkin tehdä ja uskon että tällä on valtavan suuri tuki suomessa ja myös ruotsissa tässä valtuuskunnassa oli myös parlamentaarikkoja kaikista ruotsin eduskuntapuolueista ja he vahvistivat tämän

arvoisa puhemies on hyvin tärkeää että valtiojohdolla on näistä sotilaallisista harjoituksista yksi viesti tämä ei ollut lähtötilanne nyt viestiä on selvästi selkeytetty ja se on hyvä asia ja myöskin että eduskunta saa ajantasaisesti näistä tiedot

tiivistyvän yhteistyön ruotsin kanssa ulkopolitiikan saralla mitä vielä voidaan tehdä enemmän kuin mitä tänä päivänä näissä kysymyksissä ruotsin kanssa tehdään ja onko siinä joitakin rajoja joiden yli ei voida ruotsin kanssa yhteistyössä mennä miten pääministeri näkee

arvoisa puhemies erityisesti ruotsin kanssa meillä on ihan jatkuva keskusteluyhteys paitsi puolustusyhteistyön syventämisestä myös muista ulko ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä esimerkiksi ruotsin turvaneuvoston jäsenyyshakemusta ja sitä pyrkimystä tuemme myöskin olemme löytäneet toisemme hyvin kun puhutaan kriisinhallintakysymyksistä ja kun puhutaan maahanmuuton juurisyiden kysymyksistä näistä me käymme jatkuvaa keskustelua paitsi ruotsin kanssa ruotsin kanssa myöskin muiden pohjoismaiden kanssa esimerkiksi näissä rajakysymyksissä jotka eivät varsinaisesti tähän liity meidän täytyy varautua myöskin tilanteisiin joissa jos euroopan unioni jos ei pysty ratkomaan näitä asioita ratkaistaan miten me pystymme pohjoismaiden kesken takaamaan tämän vapaan liikkuvuuden pohjoismaiden sisällä mutta erityisesti puolustusyhteistyön syventäminen ruotsin kanssa on tarkoituksemme

hallituksen ilmoitus että se parantaa informointia eduskunnan suuntaan on tietysti erittäin myönteinen asia ja se mahdollistaa myös entistä paremmin konsensuksen hakemisen näissä tärkeissä joskus myös vaikeissa asioissa miellyttävää oli kuulla myös pääministerin vakuutus siitä etteivät harjoitukset taikka mikään muukaan ole muuttamassa suomen ulkopoliittista linjaa tätä aktiivisen vakauspolitiikan linjaa niin kuin sitä viime aikoina on kutsuttu nyt tämä

joka nyt tässä keväällä suuntautuu suomeen tapahtuu suomalaisten kanssa rissalan rissalan ilmavoimat arrow maavoimat täällä etelä suomessa ja sitten baltops suomenlahdella tämä on tietysti aika merkittävää aika historiallistakin ja myönteistä meidän harjoitustoimintamme kannalta minun kysymykseni kuuluu täällä ei ole puolustusministeri niinistö paikalla mutta ulkoministeri osaa varmaan vastata kun vertaillaan ruotsia tässä katsannossa suomeen tai päinvastoin näettekö te tässä mitään eroa näitten kahden naapurin välillä
arvoisa herra puhemies suomi ja ruotsi ovat molemmat useissa yhteisharjoituksissa mukana kuten tuossa viime vuoden cmx harjoituksessa olimme yhdessä nato maiden kanssa mutta suomen lähtökohdista kumppanina emme viiden turva artiklan mukana emmekä muutenkaan me olemme ruotsin kanssa monissa yhteisharjoituksissa tässä lähiaikoina on norjassa harjoitus osallistumme yhdessä myöskin siihen ja tätä tehdään jatkuvalla tavalla sitten ylipäätään transatlanttisesta suhteesta sitähän meidän molempien pitää hoitaa erikseen ja myös yhdessä ei siitä ole kovin kauaa kun presidentti obama vieraili tukholmassa ja siellä olivat kaikki presidentit tämä on hyvin laaja alaista laaja alaista yhteistyötä ulko ja turvallisuuspolitiikassa myös terrorismin ehkäisyssä kyberrikollisuudessa ja hybridisodassa tätä todella tarvitaan maitten välillä ja etenkin suomen ja ruotsin välillä

herra puhemies ihan hyvä että nämä harjoitukset yhdysvaltojen kanssa tai kaikki nämä yhteensä ovat tulleet julkisuuteen ja ja niistä keskustellaan mutta kyllä minä pitäisin vielä tärkeämpänä sitä mitä oikeasti tehdään kuin sitä kuinka siitä tiedotetaan totta kai se on huolestuttavaa jos hallituksen piirissä katsottiin että tämä ei ole mitään erityistä edes tällaisessa tiukassa jännittyneessä diplomaattisessa tilanteessa hallituksen mielestä on aivan normaalia että yhdysvaltalaiset joukot tulevat suomeen harjoittelemaan se minua huolestuttaa ja laajemminkin onko niin että hallitus on nyt antanut ulkopolitiikan diplomatian mennä täysin puolustusvoimien ehdoilla puolustusministeri etunenässä missä on meidän perinteinen ulkomaan diplomatia rauhan rakentaminen rauhanvälitys

me tarvitsemme puolustusvoimien harjoitustoimintaa enemmän koska meillä on vähemmän näitä kriisinhallintaoperaatioita tämä on yksi syy siihen että että tiivistämme harjoittelua näitä harjoituksia on kahdentyyppisiä toiset toiset ovat niin kuin ulkoministeri tuossa totesi

näkyy kansalle ja saa saa paljon julkisuutta on puhtaasti puolustuskyvyn ylläpitämisen tarkoitus näitä harjoituksia on kymmeniä vuodessa niitä tehdään eri kumppaneiden välillä välillä eri eri maiden välillä ja se lähtee puhtaasti suomen puolustuskyvyn näkökulmasta aina ja siinä harjoitellaan

talman herra puhemies oikein hyvää keskustelua tänään ja jostain syystä meillä on tässä maassa syntynyt semmoinen tapa että puhutaan enemmän prosesseista kuin asiasta siinä mielessä edustaja lapintien puheenvuoro oli hyvä voi olla kahta mieltä siitä onko tämä harjoittelu hyvää vai ei sen sijaan meillä on sekä islannin harjoituksen osalta että ämarin harjoituksen tässä keskustelussa puhuttu prosesseista kuka on kutsunut ja kuka ei ja kuka on saanut tietää ja missäkin jotenkin ei kyetä keskustelemaan siitä itse asiasta ja sen takia on hyvin tärkeätä että hallitus tosiaan parantaa näitä käytäntöjä jotta voidaan sitten tarvittaessa jos keskustelua halutaan käydä käydä sitten siitä asiasta mitä tulee tähän harjoitustoimintaan niin itse koen että se on hyvin tärkeätä ja se kehittää meidän puolustuskykyämme mutta niin tekee myös tämä kriisinhallintatyö olisin herra pääministeri kysynyt teiltä kun totesitte tässä että ranskan ranskan avunpyynnön suhteen lisätä läsnäoloa kriisinhallintakentällä ja samalla totesitte taas äsken että vähemmän resursseja kriisinhallintaan miten tämä yhtälö oikein menee ja mistä ne rahat tulevat siihen ranskan

harjoitukset ovat aina herättäneet julkista keskustelua se ei ole tämän hallituksen asia vaan entinen puolustusministeri hyvin muistaa näistä keskusteltiin myöskin viime kaudella ja tästä oppineena me haluamme nyt parantaa tätä tätä prosessia mikä tässä vuosien varrella on ollut osana tätä ranskan avunpyyntöä meillä meillä on tarkoitus lisätä libanonin operaation suuruutta tästä ei lopullisia päätöksiä vielä ole tehty ja ja ulkoministeri mainitsi erbilin koulutusoperaation irakissa nämä menevät normaaleilla budjettivaroilla ja ja niihin niihin löydetään sitten tarvittavat rahat kovin suurista summista summista näissä kahdessa operaatiossa ei nyt tällä kertaa puhuta

arvoisa puhemies suomen kansan kaltaiselle maalle vastuullinen ulko ja turvallisuuspolitiikka on tietenkin elintärkeää erityisesti nyt kun kansainvälinen tilanne on yhä rauhattomampi meillä on varmasti täällä salissa yhteisymmärrys ettei tämän kaltaisilla asioilla tehdä puoluepolitiikkaa eikä tietenkään kukaan halua vaikeuttaa tai estää sellaisia harjoituksia jotka katsotaan suomen kansallisen edun mukaisiksi siinä suhteessa tällaiset kohut ovat harmillisia että ne voivat aiheuttaa vaikeuksia näiden harjoitusten tulevaisuudelle mutta onko tämä nyt käynnissä ollut tai viime viikolla käyty kohu ollut tarpeellinen ja perusteltu kysyisin asianomaiselta ministeriltä mistä tässä oikeastaan on mielestänne keskusteltu aivan samoin kuin täällä salissa pohditaan mikä on siis muuttunut mikä on vaihtunut suomen linjassa tai toimintatavassa mikä on muuttunut harjoitusten suhteen edellisistä vaalikausista tai edellisen hallituksen

arvoisa herra puhemies täytyy todeta selvästi että nämä kaikki harjoitukset perustuvat suomen ulko ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja harjoituksilla ei muuteta näitä linjauksia sitten suomi osallistuu naton kumppanimaana omista lähtökohdistaan nämä asiat tuodaan tietysti kansalaiskeskusteluun koska on hyvin tärkeää suomella ei voi olla kuin yksi ulko ja turvallisuuspolitiikka siis suomen linja ja sehän tietysti muodostetaan yhdessä eduskunnassa ja hallitus toteuttaa sitä ohjelmansa mukaisesti eli meillä täytyy olla tässä konsensus tiedän tämän hyvin toimiessani ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana kun olin opposition

arvoisa puhemies oikea tiedottaminen oikeaan aikaan on aina avainasemassa silloin kun on kyse vakavista asioista julkisuudessa hallituksen kärkiministerit ovat kuitenkin antaneet erilaisia lausuntoja liittyen näihin sotaharjoituksiin mitä tulee suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaan koska hallituksen viestit ovat olleet tulkinnanvaraisia oli hyvä että tasavallan presidentti oli julkisuudessa selventämässä hallituksen suunnalta tullutta sekamelskaa kuultuani presidentin selvennyksen tunnistin sen mitä olin itse ajatellut tilanteesta harjoituksiin ei sisälly niin paljon dramatiikkaa kuin julkisuudessa esillä olleista lausunnoista olisi voinut päätellä kysynkin miten on mahdollista että hallituksen johtavat ministerit antavat erisuuntaisia lausuntoja ja vastauksia tärkeissä asioissa ja ja olisiko hallituksen syytä tarkentaa viestintästrategiaansa

kumpi vaan no valitaan pääministeri nyt sitten ensimmäisenä
arvoisa puhemies en aivan nyt allekirjoita sitä että tämä olisi hallituksen sekavaa viestintää mistä mistä on kysymys kyllä kyllä tässä on nyt keskustelussa myöskin sotkeutunut erityisesti kaksi asiaa jotka jotka olen tässä jo moneen kertaan selittänyt toinen on on harjoitustoiminta jolla on ulko ja turvallisuuspoliittisia

ne harjoitukset jotka lähtevät puolustuskyvyn ylläpitämisestä nämä nämä harjoitukset jotka jotka ovat näyttäviä ja näkyvät ja joissa kalustoa ja rautaa on on ilmassa ja maalla maalla harjoituksista riippuen herättävät aina keskustelua ovat herättäneet tällä vaalikaudella ovat herättäneet myöskin viime kaudella mutta se on selvää että hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa linjassa ei ole tapahtunut mitään muutoksia se on ollut selkeä koko ajan ja sitä vasten me arvioimme sekä harjoitustoimintaa että sitten näitä ulko ja turvallisuuspoliittisella ulottuvuudella olevia karttaharjoituksia

puhemies vieläkin on epäselvää missä vaiheessa oregonin laivuevierailun valmistelussa tehtiin ulkopoliittinen harkinta ja jos ei tehty niin tilanne on aika lailla huolestuttava siinä mielessä se että tasavallan presidentti antoi kuitenkin hallitukselle muistutuksen osoittaa että tämä keskustelu ei ole ollut turha mutta mitä tulee tähän lissabonin sopimukseen ja avunantolausekkeeseen niin onhan nyt varmasti niin että kun kansallista lainsäädäntöä muokataan niin muistetaan että kyse on aina kahdenvälisestä prosessista ja että suomelle jää aina oma harkinta sen suhteen mikä on avunannon muoto ja sisältö ettei käy niin että esimerkiksi euroopan unionin muiden maiden paineesta johtuen suomi luopuisi kansallisesta harkinnastaan kun niin moni puolue on nyt sitten luopunut siitä eu kriittisyydestään

arvoisa herra puhemies jottei unohdu niin teidän nyt edustamanne puolue on osallistunut myös hallitustoimintaan silloin kun tämmöisiä cmx harjoituksia on ollut kaksituhattakaksitoista edustaja arhinmäki kaksituhattakaksitoista tosin edustaja mustajärvi ei silloin mahtunut teidän ryhmään nyt mahtuu ja hyvä arvoisa puhemies mutta tämä kysymys minkä te avunantolausekkeesta teitte on on oikea ja ja se on otettava vakavasti koska se aktivoitiin ensimmäistä kertaa käytännössä näiden pariisin terrori iskujen jälkeen mitä tapahtui puolustusministerit ilmaisivat poliittisen tahtonsa sen jälkeen ranskan suurlähettiläät kaikissa pääkaupungeissa menivät ulkoministeriöön jokaisessa maassa ja alkoivat yhdessä selvittää mikä se avuntarve olisi ja sitten neuvotteluteitse ranskalaisten kanssa käydään läpi sitä miten me voimme auttaa ja sitten yhdessä koordinoidaan tämä päätös tämä

ministeri soini on pariinkin otteeseen viitannut näihin cmx harjoituksiin niin kaksituhattaviisitoista vuosi sitten tiedotuksessa todettiin että harjoituksessa läpikäydään tilanne jossa kahden etäällä naton alueesta sijaitsevan kuvitteellisen valtion välille kehittyy kriisi jolla on vaikutuksia humanitaariseen tilanteeseen sekä merelliseen turvallisuuteen

arvoisa herra puhemies näitä harjoituksia on ollut vuosina kaksituhattaviisi kaksituhattakahdeksan kaksituhattakymmenen kaksituhattayksitoista kaksituhattakaksitoista ja nyt mainitsemananne vuonna kaksituhattaviisitoista voi olla että on tulevaisuudessakin niissä on todennäköisesti erilaisia viitoituksia skenaarioita tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista kannatan sitä kovasti että kaikki nämä asetelmat käydään läpi ja selvitetään mitä kaikkea on on harjoiteltu ja mihinkin aikaan mutta pääasia on että on harjoiteltu mutta totta kai suomi osallistuu aina harjoituksiin ainoastaan kumppanimaana se on meidän linjamme ainoastaan kumppanimaana me emme ole artikla viiden ja turvatakuiden piirissä

lupasin edustaja rinteelle puheenvuoron mutta taidan pitää lupaukseni
kiitoksia arvoisa puhemies arvostan kovasti tätä rakentavaa ja hyvähenkistä keskustelua mäntyniemestä tänne eduskuntasaliin siirtyneenä erityisen mieluisaa tässä keskustelussa oli se että pääministeri totesi koko hallituksen puolesta että sotilaspoliittinen liittoutumattomuus on hallituksen linja se on erittäin tärkeä viesti tästä keskustelusta haluan myöskin todeta sen että minun mielestäni tässä keskustelussa on tärkeä ulottuvuus myöskin se mikä on käynyt selväksi tässä parin viikon keskustelussa ulko ja turvallisuuspolitiikasta että täällä tässä salissa eduskunnan toimesta tehdään ulko ja turvallisuuspoliittiset linjanmuutokset ei missään sotilaitten virkatyöpöydällä täällä nimenomaan eikä minkään harjoituksen yhteydessä haluan kiittää arvoisa pääministeri tästä hyvästä keskustelusta kyselytunnilla ja samalla kysyn sitten vielä tarkentavan kysymyksen milloinka aiotte tuoda tämän selonteon eduskunnan käsittelyyn
arvoisa puhemies kiitoksia kiitoksista tarkennan sen verran että suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja ja näin olemme sen kirjanneet myöskin hallitusohjelmaan milloin tämä selonteko tuodaan tuodaan eduskuntaan sitten kun se on on valmis siinä on vielä päätöksiä tekemättä kun kaikki tarvittavat päätökset on tehty ja selonteko on valmis se tulee eduskuntaan sillä ei vielä ole aikataulua jonka voisin tässä luvata mutta se tulee nopealla aikataululla

leikanneet valtavat summat suomen tulevaisuudesta eli koulutuksesta ja nyt opiskelijat odottavat kauhulla mitä opintotuelle on tapahtumassa hallitus on leikkaamassa opintotukea neljänneksen painotan neljänneksen opintotuki asumislisineen tänä vuonna opiskelunsa aloittavalle on noin viisisataaneljäkymmentä euroa bruttona kuukaudessa eikä tämä riitä mitenkään elämiseen nytkään kelan tuoreen raportin mukaan opiskelijoista joka kuudes käyttää jo nyt opintorahan ja asumislisän kokonaisuudessaan asumiseen

arvoisa puhemies tämä hallitus on asettanut itselleen tavoitteeksi pysäyttää suomen velkaantumisen se on sellainen tavoite johon se hallitus jossa vihreät olivat mukana ei kyennyt ja se on myöskin sellainen asia tämä velkaantumisen pysäyttäminen joka on erityisen tärkeätä nuorille sukupolville koska he ovat niitä jotka sitten maksavat sen velan jos me otamme sitä heidän piikkiinsä

asettanut selvityshenkilön roope uusitalon valmistelemaan mallia tämän kokonaisuuden hänen työnsä olisi tarkoitus valmistua tämän kuun loppuun mennessä ja sen jälkeen voimme sitten keskustella siitä suunnasta minkälaiseen ratkaisuun asiassa päädytään
nyt pyytäisin niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa herra puhemies on selvää että näin suurta leikkausta ei ole mahdollista toteuttaa oikeudenmukaisella tavalla julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on syytä olla huolissaan siitä että opiskelijat ajetaan kohti pakkolainaa toisin sanoen riittävän opintotuen sijaan opiskelijat pakotetaan elämään velaksi

lisäksi tämä tarkoittaisi sitä että parhaat osaajat osaajat eivät välttämättä hakeutuisi korkeakouluihin vaan ne joilla olisi varaa hakeutuisivat hallitus pelottelee jatkuvasti valtion velkaantumisella kysynkin aikooko hallitus nyt pakottaa tulevat opiskelijasukupolvet elämään velaksi
arvoisa puhemies minä en oikein pidä hyvänä sitä että tässä salissa pelotellaan nuoria sukupolvia heidän tulevaisuudellaan se ei minun mielestäni ole ole kovin rakentavaa me tiedämme kaikki että maailma on koko ajan enemmän mahdollisuuksia täynnä meidän nuorillemme ja totta kai tässä tulevaisuuden näkymässä kun mahdollisuuksia on enemmän lisääntyy lisääntyy myöskin se että epävarmuutta on meidän pitää pystyä vastaamaan tähän epävarmuuteen muun muassa sillä että laitamme suomen talouden kuntoon huolehdimme siitä että meillä on pitkälläkin aikavälillä hyvinvointiyhteiskunta joka suojaa niiltä tilanteilta jos elämästä pettää pohja minä pidän erittäin tärkeänä sitä että me emme anna sellaista mielikuvaa tästä salista että me voimme jatkaa tätä velkaantumisen tietä vaan me rakennamme kestävää tulevaisuutta meidän lapsillemme ja nuorillemme tämä tilanne on vaikea tämä leikkaus on ikävä minä itsekin nuoren sukupolven edustajana ja hallituksen nuorisoasioista vastaavana ministerinä

puhemies toimin viime kaudella opintotuesta vastaavana ministerinä silloin opintotukea ei leikattu ja nyt nyt te ministeri grahn laasonen olette leikkaamassa opiskelijoiden toimeentulosta kaksikymmentäviisi prosenttia te sanotte että täällä pelotellaan täällä kerrotaan faktoja arvoisa puhemies se tiedetään että ministeri soinin puheilla ennen vaaleja ei ole mitään tekemistä sen kanssa mitä ministeri soini ja hallitus vaalien jälkeen mutta hämmästyin kun luin ilta sanomia vuoden takaa siellä sanotaan näin eläkeläisten lapsiperheiden opiskelijoiden ja muiden tuensaajien euroista ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään kuten puheenjohtaja juha sipilä lupasi kyllä tasoa ei leikata sipilä vakuutti arvoisa pääministeri sipilä opintotuesta ollaan leikkaamassa kaksikymmentäviisi prosenttia kuka oli tämä sipilä joka tällaisen selkeän lupauksen antoi

arvoisa puhemies ennen vaaleja tosiaan arvioimme sen että indeksien leikkaaminen riittäisi että tasoon ei tarvitsisi puuttua nyt tilanne on toinen suomen talouden tilanne on huomattavasti huonompi kuin mitä arvioimme ennen vaaleja

tämä seitsemänkymmenen miljoonan leikkaus on äärimmäisen vaikea niin kuin opetusministeri tuossa juuri kertoi mutta erityisesti nuorten sukupolvien ylisukupolvisuuden näkökulmasta se että tämä velkaantumiskehitys saadaan pysäytettyä on äärimmäisen nyt kun asiaa valmistellaan niin totta kai valmistellaan huolellisesti sellainen tie että lisäämällä lainan määrää ja valtion takausta lainoissa pystytään takaamaan se että opiskelija pystyy opintojensa aikana takaamaan

puhemies täytyy ihan alkuun kysyä opetusministeriltä onko näin että valtio ei voi velkaantua velkaantua mutta opiskelijat voivat velkaantua se on aikamoinen periaate teiltä valitettavasti jokainen meistä tietää ja tuoreelta muistilta muistaa minkälaiset koulutusleikkaukset täällä on tehty kuinka massiiviset kuinka suuret ne tulevat jättämään vielä pitkäaikaisia vaikutuksia no nyt ollaan jo heikentämässä opiskelijoiden toimeentuloa joka on valmiiksi hyvin heikko moni opiskelija elää jo tällä hetkellä köyhyysrajalla ja varmasti opetusministeri tietää tämän varsin hyvin opintotuen kohdalla ollaan haluttu pitkään tehdä kokonaisuudistusta onko tämä nyt se massiivinen uudistus jota olette meille tuomassa jolla saadaan opiskelijoille opiskelurauhaa saadaanko tällä opiskelijat täysipäiväisesti opiskelemaan nopeasti valmistumaan niin kuin se on teillä hallitusohjelmassa myöskin tavoitteena

arvoisa puhemies nykyinen opintotukijärjestelmä josta edustaja arhinmäki tässä puhui ei ole kyllä erityisen toimiva se nykyinenkään se on jäykkä ja byrokraattinen ja se ei kannusta ripeään valmistumiseen eikä se oikeastaan myöskään mahdollista opiskelun ja työnteon yhdistämistä elikkä siinä opintotukijärjestelmässä olisi hyvin paljon kyllä kehittämisen varaa ja juuri siitä syystä meidän täytyykin katsoa huolella minkälainen malli valitaan voi olla että koska nämä leikkaukset kohdistuvat nyt jo tuleville vuosille niin meidän täytyisi rakentaa myöskin sellaista polkua jossa katsotaan pidemmälle ja siitä syystä olen esittänyt harkittavaksi hallituksen piirissä sitä voitaisiinko opiskelijat yhtenä kohderyhmänä esimerkiksi ottaa mukaan hallituksen kaavailemaan perustulokokeiluun se voisi antaa opintotuen pitkän aikavälin kehittämiselle hyvää

arvoisa puhemies koulutuslupaus ja se että jokaisella nuorella on yhtäläiset mahdollisuudet saada lahjakkuutensa intonsa osaamisensa pohjalta tässä maassa hyvä koulutus on hyvinvointivaltion ydin se on meidän menestysstrategiamme ydin tämä maa pärjää jatkossakin sillä että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla on mahdollisuudet unelmiinsa kaikilla on mahdollisuus toteuttaa niitä osaamisensa ja intonsa pohjalta arvoisa puhemies olen kyllä hämmentynyt siitä että opetusministeri kuulostaa lähinnä innostuneelta siitä että hän pääsee leikkaamaan opintotukea ja jotka ovat huolissaan siitä että neljännes leikataan opiskelijan toimeentulosta pois te sanotte sitä pelotteluksi että tästä ollaan huolissaan pelottelevatko opiskelijat jotka ovat huolissaan siitä että heiltä viedään neljännes tuloistaan teillä on ollut vaihtoehto ja vaihtoehto olisi ollut se että panostetaan koulutukseen nostetaan nuoria työelämään ja uudistetaan sitä että kannustetaan valmistumaan mutta te olette päättänyt leikata eniten juuri opiskelijoilta kysynkin pääministeriltä koska kokoomuksen linja on ollut tämä lainapainotteisuus pitkään miksi keskusta voi tämän hyväksyä

olen kyllä eri mieltä siitä että opetusministeri innostuneena esitteli tämän ikävän leikkauksen jonka hän joutuu toteuttamaan muistaakseni juuri tällaisia sanoja hän asiasta käytti

tähän tulee lainakomponenttia lisää tulee tätä yhtäläistä mahdollisuutta pienentämään tämä on ikävä leikkaus niin kuin opetusministeri totesi

joka antaa edellytykset siihen että kaikista taustoista noustaan se edellyttää ihan panostamista jo esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogiikkaan ja siihen että sieltä nostamme mutta ihan totta tämä taloustilanne on vaikea ja nyt minä toivoisin että keskityttäisiin etsimään niitä ratkaisuja joilla me turvaamme sen että meillä on hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin

osoittavat että koulutuksen periytyvyys lisääntyy jos opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiä heikennetään tämä on se suuri valintatilanne jonka edessä suomi on esimerkiksi itä ja pohjois suomessa oppimistulokset ovat monissa kouluissa jo nyt heikompia erityisesti poikien menestys on heikompaa ja jos tätä opintorahaa heikennetään niin pienituloisista taustoista tulevien nuorten mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen heikkenee ja tämä on arvovalinta jota minä en voi hyväksyä minä kysyn edelleen pääministeriltä kun te puolustitte opintolainaa silloin aikanaan itsellenne opiskeluaikana että se oli hyvä malli oletteko nyt sitä mieltä etteikö opintoraha ole kuitenkin tärkeä tasa arvon kannalta

arvoisa puhemies en toki puolustele sitä sitä opintolainaa ja ja pidän ilman muuta tärkeänä sitä että täällä säilyy opintotukikomponentti juuri tästä syystä me haluamme pitää siitä kynsin hampain kiinni ja teemme sen mikä näissä olosuhteissa on tehtävissä mutta haluan tällä kun kerroin omasta esimerkistäni rohkaista myöskin siihen että kyllä voi myöskin ottaa vähän lainaa investointina omaan omaan ammattiin ja ja suomessa kuitenkin on ilmainen koulutus nautitaan nuoria eikä pelotella sillä että jotenkin tämä koulutuksen polku siihen loppuisi en missään tapauksessa halua puolustella tätä tätä vaikeaa leikkausta se on meille kaikille yhtä yhtä vaikea tehtävä mutta me haluamme pitää kuitenkin tämän tukielementin siellä mukana juuri tästä syystä minkä

puhemies edustaja niinistö hallitus on nöyrä sen edessä että hallitus on nöyrä sen edessä että me olemme tuplanneet velkamme viimeisen kuuden vuoden aikana hallitus on nöyrä sen edessä että meillä on työttömyysprosentti yli yhdeksän hallitus on nöyrä jokaisen leikkauksen edessä jonka me joudumme tällä hetkellä tekemään me teemme työtä sen eteen että saamme suomen uudistettua ja että saamme tilanteen käännettyä olen myös nöyrä ja kiitollinen sen edessä että olen itse aikoinaan nauttinut opintotuesta me ymmärrämme sen merkityksen mutta tämän leikkauksen vaikeutta ei tämäntyyppinen keskustelu jota te äsken edistitte edistä millään tavalla

sellaisen ajatuksen jonka keskusta toi ryhmänä eilen vahvasti esille siellä opintotuen sisällä voitaisiin myöskin tehdä paljon oikeudenmukaisuutta parantavia toimia yksi tällainen olisi että opiskelijat siirrettäisiin yleisen asumistuen piiriin nykyisen opiskelijoitten asumistuen sijasta silloin tuki kohdistuisi juuri pienituloisimpiin opiskelijoihin ja niihin jotka ovat tällä hetkellä epätasa arvoisessa asemassa siis toisen asteen opiskelijoihin jotka asuvat muualla kuin omalla kotipaikkakunnallaan ja joiden vanhempien tulot vaikuttavat siihen asumistukeen se voisi jopa kaksinkertaistua mitä

arvoisa puhemies tosiaan ensi viikolla aivan niin kuin sivistysvaliokunnan puheenjohtaja totesi selvityshenkilö antaa raporttinsa ja sen jälkeen lähtee sitten kehittelyyn tämä malli minusta pitää niin kuin sanoin edellisessä puheenvuorossani etsiä erilaisia tapoja joilla me voimme luoda positiivisen tulevaisuudenkuvan ja kehittämissuunnan myöskin opintotuelle tämä perustulokokeiluun osallistuminen voisi olla yksi sellainen keino ja toinen mitä meillä on ministeriössä jo pidempäänkin mietitty on se voisivatko voisivatko opiskelijat siirtyä yleisen asumistuen piiriin ja se on mielestäni ilman muuta asia yleisen asumistuen puolella tukea saisivat enemmän juuri ne opiskelijat joiden asumisen kustannukset ovat korkeat erityisesti suurissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla opiskelevat opiskelijat saisivat tästä hyötyä ja pidän sitä kyllä erittäin harkinnan arvoisena

tämä on vakava asia erityisesti

sen takia en nyt ymmärrä miksi täällä

täällä jo viitattiin opintotuen sosiaalisiin vaikutuksiin meillä on tutkittua tietoa siitä että yksinhuoltajaäitien opiskelevista

lainaa nostaa vain kahdeksantoista prosenttia kun korkeasti koulutettujen nuorista ottaa lähes kolmekymmentä prosenttia siis se on kaksinkertainen tämähän suomeksi tarkoittaa sitä että pienituloisten perheitten lahjakkaatkaan lapset eivät lähde opintielle ja sen takia tämä opposition huoli opintotuen kehittämisestä on aito ja todellinen

arvoisa puhemies täällä on viitattu tutkittuun tietoon hyvin useissa puheenvuoroissa ja itsekin toivoisin että me itse asiassa enemmän tekisimme täällä päätöksiä jotka perustuisivat nimenomaan tutkittuun tietoon koska tähän saakka pitkä kokemus osoittaa ehkä sen että opintotukea on monesti kehitetty tunteella ja on luotu sellainen järjestelmä joka tällä hetkellä ei kyllä optimaalisella tavalla toimi juuri sen takia pyysin selvityshenkilöksi professori roope uusitaloa että hän hankkisi tietopohjaa tekisi kansainvälistä vertailua keräisi tutkimustietoa hänen osaamisellaan asiantuntemuksellaan talouden arviointineuvoston puheenjohtajanakin hän pystyy varmasti uskottavalla tavalla tutkimustietoon pohjautuen tuomaan meille tulokulmia ja näkökulmia joiden pohjalta päätöksentekoa voidaan tehdä olemmeko sitoutuneet siihen että toteutamme roope uusitalon mallin emme ole me tietysti olemme tilanneet häneltä selvityksen ja katsomme sen lopputuloksen ja sen jälkeen on poliittisen päätöksenteon aika mutta katson että meidän tulisi laajemminkin tässä salissa keskittyä tekemään päätöksiä

kovin tempoilevaa viimeiset vuodet ja on aika löytää pysyvä ratkaisu tältä osin jos lähdetään katsomaan millaista on syntyä suomeen ja päästä opiskelemaan voi sanoa että suomalainen lapsi on etuoikeutettu meillä on maksuton koulutus meillä on ateriatuki meillä on opintotuki meillä on asumistuki meillä on vielä opintolainahyvitys siltä osin meillä on valtava määrä asioita joilla me mahdollistamme myös erilaisista sosiaaliluokista tulevien lapsien ja nuorten opinnot ja uskoisin näin että se on myös tulevaisuudessa hallituksen tavoitteena

ilmaisesta opetuksesta ja siitä että että myöskin opiskeluaikana on elämisen edellytykset tästä pidämme ehdottomasti kiinni tämä on yksi kipeimpiä leikkauksia joka meidän pöydällämme nyt on neljä miljardia on on suuri summa ja tämä tämä on yhteisesti yksi vaikeimpia päätöksiä joita jouduimme smolnassa tekemään ja nyt sitten toteuttamaan nyt yhteinen tahtomme on totta kai niin kuin opetusministeri kertoi löytää tähän paras mahdollinen malli toteuttaa se niin että tämän vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet ja että pystytään pitämään edustaja lauslahden mainitsemasta pääperiaatteesta kiinni että jokaisesta suomalaisesta kodista jokainen lapsi pystyy kouluttautumaan niin pitkälle kuin

tällä kertaa tämä kysymys on loppuun käsitelty tähän palataan monta kertaa seuraava kysymys edustaja kalmari
arvoisa herra puhemies turvallisuuspolitiikka on pysyvää mutta on eräs asia jossa tämä hallitus on tehnyt selvän linjamuutoksen se ei enää ajattele että maaseutu on riippa vaan tärkeä voimavara voimavara jota tarvitaan kun suomeen luodaan uutta kasvua siksi jo hallitusohjelmaa tehdessä linjattiin monia asioita joilla yrittäjyyttä ja maaseudulla asumista

linjakkaasti ja vauhdilla tässä asiassa on toiminut ministeri tiilikainen ja kysyisinkin nyt teiltä ministeri tiilikainen millä tavalla tämä hallitus vapauttaa maaseudulle rakentamista

arvoisa puhemies kysymys ei tullut aivan yllättäin koska hallitusohjelman mukaisesti ministeriömme on lähtenyt tietenkin valmistelemaan linjauksia asumista ja ja rakentamista koskee kaksi päätavoitetta lisätään ja vapautetaan lisätään siellä missä on pulaa asunnoista kuten suurimmilla kaupunkiseuduilla vapautetaan rakentamista siellä missä tällä hetkellä turhat säädökset sitä kahlitsevat

valmistellaan kaavajärjestelmää ja rakentamista koskevien lupajärjestelmien sujuvoittamista siellä on ne kaikki kohdat mitä hallitusohjelmassa on mainittu tavoitteena saada lainsäädäntöön saakka eli hajarakentamista helpotetaan lomarakennusten muuttamista pysyvään käyttöön helpotetaan ylipäänsä käyttötarkoituksen muutoksia sujuvoitetaan ja pienimuotoista piharakentamista ja energiarakentamista helpotetaan tämä on valmistelussa ja esitykset saadaan eduskuntaan tämän vuoden aikana
vielä yksi kysymys edustaja hänninen
arvoisa puhemies hallitus on tällä kaudella todellakin kunnostautunut leikkaamalla pienituloisilta ja paljon sairastavilta asiakasmaksuja nostetaan ja lääke ja matkakorvauksia leikataan huolta ja hämmennystä on herättänyt erityisesti uusi viidenkymmenen euron alkuomavastuu tämän omavastuun takia ihmiset ovat joutuneet jättämään jopa lääkkeet ostamatta koska heillä ei yksinkertaisesti ole niihin varaa terveyden hoitaminen riippuu siis yhä enemmän lompakon paksuudesta tällaistako suomea hallitus tosiaan haluaa rakentaa me vasemmistoliitossa emme voi hyväksyä viidenkymmenen euron alku omavastuuta joka lisää kansalaisten lisää kansalaisten terveyseroja kysynkin teiltä arvoisa ministeri onko hallitus valmis perumaan tämän epäoikeudenmukaisen alkuomavastuun vai onko tarkoitus tehdä vielä uusia heikennyksiä lääkekorvauksiin

arvoisa herra puhemies

lakimuutos jolla lääkekorvausjärjestelmää muutettiin tuli voimaan ja siitähän edustajakin kysyi aiotaanko tähän muutos tehdä minulla ei ole tiedossa sellaista valmistelua että voimassa olevaa lainsäädäntöä näiltä osin muuttamaan lähdettäisiin toisekseen lääkekorvausjärjestelmän muuttaminen edelleen esimerkiksi rationaalisen lääkehoidon käyttöönotto on valmistelussa meillä on en muista tarkkaa kymmenmiljoonamäärää koska vastuuministeri ei ole valitettavasti nyt kyselytunnilla paikalla esimerkiksi rationaalisen lääkehoidon kautta tarkoitus säästää useiden kymmenien kymmenien miljoonien eurojen edestä vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista mennessä

arvoisa puhemies edustaja hongiston kysymys on äärimmäisen tärkeä ja myös ajankohtainen sitä kannattavuuskriisiä missä monet tilat elävät tällä hetkellä ei helpota se jos viljelijöille kuuluvia tukia jää jonkun virheen takia saamatta osan näistä viljelijöiden tekemistä virheistä olemme pystyneet tulkitsemaan viljelijöitten kannalta hyvin esimerkiksi viivästymiset eläinrekisteritallennuksiin pystyimme tulkitsemaan niin että viljelijät eivät koe tarpeettomia menetyksiä sen sijaan jos jokin tuki on viljelijältä jäänyt kokonaan hakematta emme tätä voi muuttaa ja näitä tapauksia eläintukien osalta oli noin prosentti tuen hakijoista viime vuonna on ikävää että tätä epäkohtaa ei voida kokonaan korjata

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä nyt käsittelyssä oleva lakialoite pureutuu siihen asiaan että meiltä maksetaan erilaisia konserniavustuksia suunnattomia määriä miljoonia jopa miljardejakin muun muassa caymansaarille ja muihin veroparatiiseihin siihen on olemassa monta syytä ja tämä ei varmasti yksistään kaikkia porsaanreikiä tuki mutta tukkii yhden porsaanreiän nimittäin meidän lakimme johon perustuu muutamiakin asioita on vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi eli ajalta ennen pääomien vapaata liikkuvuutta euroopassa muutama vuosi sitten tässä maassa nousi aika kohullakin ylös se että suuret konsernit maksavat ulkomailla veroparatiiseissa oleville tytär ja emoyhteisöilleen konserniavustuksia näin ne pystyvät siirtämään vuosivoittojaan suomalaisen verottajan ulottumattomiin yksi esimerkkitapaus oli suomalainen terveysalan yritys terveysalan yritys joka maksoi kolmenkymmenenkuuden miljoonan euron vuosivoitostaan veroa vain nolla pilkku neljä miljoonaa euroa eli ainoastaan yksi pilkku yksi prosenttia näin minimaaliseen verotukseen oli päädytty siksi että sanottu osakeyhtiö oli maksanut merkittävän suuruisen konserniavustuksen kansainvälisen veroparatiisiin jäljittyvän konserninsa ulkolaiselle tytäryhteisölle sanottu verotusmenettely ei ole sopusoinnussa voimassa olevan lain kanssa eli konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain kahdeksansataakaksikymmentäviisi kautta

tarkoituksen kanssa silti sama laki mahdollistaa tämän konserniavustuksen verovähennyskelpoisuus on lain kolmannessa pykälässä sidottu siihen että molemmat osapuolet eli avustuksen maksava ja sen saava yhteisö ovat kotimaisia suomeen rekisteröityine kotipaikkoineen kotimaisuusvaatimus on molempien yhteisöjen osalta voimassa olipa tytäryhteisö konserniavustuksen maksajana tai saajana tämä ilmenee paitsi sanotun lain kolmannesta pykälästä myös tämän pykälän lainsäädäntöperusteluista sama kotimaisuusvaatimus koskee myös niitä tapauksia joissa toisen konserniyhtiön kotipaikka on toisessa eu maassa kuin suomessa tämä ilmenee korkeimman hallinto oikeuden vuosikirjassaan julkaisemasta ennakkopäätöksestä vuodelta kaksituhattaseitsemän näitä ennakkopäätöksiä on itse asiassa kaksi kappaletta vielä vähemmän kuin eun sisällä on ajateltavissa hyväksyä rajat ylittävän konserniavustuksen verovähennyskelpoisuus tapauksissa joissa suomesta konserniavustuksena varoja saanut konserniyhtiö sijaitsee jossakin eun ulkopuolisessa niin sanotussa veroparatiisissa eli verokeinottelijoiden suosimassa maassa kyseinen konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain kolmas pykälä on syytä kiireellisesti selventää momenttinsa osalta koska kolmannen momentin sanamuoto on lain syntyvuodelta eli vuodelta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi eli ennen rajat ylittävien pääomaliikkeiden täyttä vapautumista suomessa nykyisessä eli alkuperäisessä sanamuodossaan kyseinen kolmas momentti antaa tiettyä perustetta sellaiselle lain henkeä ja tavoitetta syrjäyttävälle tulkinnalle kuten edellä lakialoitteen perustelujen ensimmäisessä kappaleessa jo kerroin

lakiehdotuksessa esitetään että kolmannen pykälän kolmanteen momenttiin lisätään useaan kohtaan sana kotimainen asianmukaisessa taivutusmuodossaan näiden lisäysten avulla saadaan konserniavustusten verotuskäytännössä todettu aukko poistetuksi suomeksi sanottuna yksi porsaanreikä tukituksi lain pitäisi tulla voimaan niin pian että sitä voitaisiin soveltaa jopa jo tämän vuoden lopullisessa verotuksessa edellä olevan perusteella ehdotamme ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen konserniavustuksesta verotuksessa verotuksessa annetun lain kolmannen pykälän muuttamisesta eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain

kolmannen pykälän kolmas momentti ja lisätään neljäs momentti seuraavasti

mitä yksi ja kaksi momentissa on säädetty sovelletaan vastaavasti myös konserniavustukseen jonka kotimainen tytäryhteisö on suorittanut kotimaiselle emoyhteisölleen tai tällaisen emoyhteisön toiselle kotimaiselle tytär yhteisölle

matalammalla verokannalla vähennyskelpoisuus rajoittuu tämän verokannan mukaan maksettavan veron osuuteen tämä on siis tämä ehdotus ja toivonpa todella että täällä on nyt myötätuulta asiassa viime kaudella ei ollut myötätuulta silloin todettiin että on maan tapa että maksetaan konserniavustuksia jotka jäljittyvät esimerkiksi ruotsin kautta caymansaarille mutta nyt tämä asia on on noussut esille uudestaan voimakkaasti myöskin euroopan unionissa ja myöskin tässä maassa nyt ehkä myöskin meidän olisi syytä tehdä tähän asiaan korjaus

herra puhemies täytyy ilolla todeta että vasemmistoliittolaisena kansanedustajana haluaisin olla perussuomalaisen kansanedustajan peruskivi tässä lakialoitteen hyvässä myötätuulessa on erityisen tärkeää että me pystymme tukkimaan tämän reitin jota selkeästi hyödynnetään

edustaja tolppasella oli perustelu siitä että lainsäädäntö on niin vanha että sen jälkeiset muutokset meidän rahamarkkinoilla eivät ole samaa päivää keskustelu sen päivittämisestä on juuri nyt tämän lakialoitteen myötä erittäin ajankohtainen ja se täytyy tehdä sillä muussa tapauksessa olemme niin sanotusti heitteillä kun ruotsin kautta viedään konserniavustuksia eteenpäin suomesta

aloite nostaa esille merkittävän ja kipeän asian joka on on arkipäivää niin meillä kuin muuallakin euroopan unionissa suurilta yrityksiltä puuttuu halu maksaa veroja ja käytetään mahdollisia keinoja kiertää verot maassa jossa voitto on tehty erityisen paljon tästä toiminnasta kärsii suomen kaltainen pohjoismainen hyvinvointivaltio jonka ylläpitäminen vaatii paljon verotuloja tästä syystä pidän erityisen paljon jokaisesta aloitteessa mainitusta kotimainen sanasta suomen kielen runsaissa muodoissaan aloitteessa viitattiin erääseen suomessa toimivaan nimeltä mainitsemattomaan terveysalan yritykseen ja siitä voi olla yhtä mieltä että tämä on törkeä esimerkki siitä mikä on verosuunnittelun puitteissa mahdollista arvoisa puhemies lakialoite ei yksin poista aggressiivista verosuunnittelua eli kansan omaisemmin voiton maksimointia ja veron minimointia mutta pienikin liikahdus lainsäädännössä verojen keräämisen tehostamiseksi on hyvä asia kansalaisten halu maksaa veroja kun perustuu siihen että koetaan verojen keräämisen peruste ja käyttökohde oikeudenmukaisiksi
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille ala nissilä ja uotila ja sen jälkeen mennään puhujalistaan
arvoisa herra puhemies todellakin edustaja tolppanen on oikeassa siinä että maailma on muuttunut kahdeksankymmentä luvun jälkeen monella tavalla toinen asia on että pääoman niskat ovat todella notkeat ja veron välttäminen ja myös aggressiivinen verosuunnittelu on yleistä maailmalla ja ja myöskin meillä sitä harrastetaan ottamatta kantaa tähän aloitteeseen jossa on hyvä tarkoitus haluaisin korostaa sitä

verokeinottelu ja veron välttämisen ja veronkiertämisen estäminen onneksi tässä nyt on on tapahtumassa sekä oecdn vetämänä että euroopan unionin tasolla enemmän ja ja myöskin tälle työlle pitää toivoa menestystä koska sitä kautta ehkä saadaan vielä enemmän tehoa

puhemies ihan samalla tavalla tällaiset aloitteet ovat tervetulleita siinä mielessä että niin konserniavustuksilla kikkailu siirtohinnoittelulla kikkailu kuin veron välttely muutoinkin on saatava kuriin sekä kansainvälisellä yhteistyöllä oecd tasolla eu tasolla että sitten kansallisella

kiitoksia erittäin hyvä huomio tämä asiahan on juuri näin mutta nimenomaisesti tässä asiassa nyt on olemassa myöskin ey tuomioistuimen aikoinaan antama kanta joka tuomitsee jopa sen että konserniavustusta annettaisiin johonkin toiseen eu maahan jolloinka toivottavasti se pystyy suitsimaan sitä mutta varmasti tämä laki kaipaisi myöskin muuta uudistamista ja tämä on erittäin hyvä huomio että tämä kotimaisuus saatetaan vesittää näin

arvoisa puhemies edustaja tolppasen lakialoite käy keskustelua tärkeän aihepiirin

maksamat yhteisöverot ovat samaa luokkaa kuin pienten paikallisesti toimivien ja yrittäjäperheiden omistamien yritysten verot jos mittakaavaa laajentaa maailmanlaajuiseksi yritysveropohjan rapautumisen aiheuttamat veromenetykset ovat valtavia kansainvälisen valuuttarahaston imfn tuoreen arvion mukaan menetetään noin kuusisataa miljardia dollaria eli noin viisisataa miljardia euroa arvoisa puhemies yritystoiminnan kansainvälistyminen hyödyttää meitä kaikkia yritysten kansainvälinen omistus on osa tätä kokonaisuutta siis osa kokonaisuutta joka on lisännyt kansojen varallisuutta koko maailmassa ja kaikkein eniten niin kutsutuissa kehittyvissä maissa veropohjan rapautumista estävät toimet eivät tietenkään saa muodostua esteeksi kansainväliselle yritystoiminnalle ulkomaisten tytäryhtiöiden perustamiselle tai kansainväliselle omistukselle keinojen on löydyttävä yleisestä veropolitiikasta yhteisöverotuksen uudistamisen avain on sen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen aivan ensimmäinen asia on ymmärtää että järjestelmästä on siivottava mielijohteesta syntyneet verotettavan tulon vähennykset verovähennyksille löytyy aina esittäjänsä perustelunsa ja kannattajansa tulokset ovat pääsääntöisesti huonoja esimerkiksi innovaatiotoiminnan verovähennyksiä on helppo ja miellyttävä kannattaa kuitenkin käy vaikeaksi määritellä mikä on aitoa innovaatiotoimintaa ja mikä osuus siitä syntyisi ilman verokannusteita

arvoisa puhemies edustaja tolppasen aloite on tärkeä osa keskustelussa jossa verotusta uudistetaan sinänsä tätä ongelmaa on ratkottu jo vuonna kaksituhattakaksitoista voimaan tulleella lainmuutoksella jossa korkomenojen verovähennysoikeutta on rajoitettu mutta keskustelu jatkukoon ja sdp muun muassa omassa vaihtoehtobudjetissaan esittää lisää uudistuksia joilla verotusta voitaisiin parantaa

suomen jäsenyys eussa on avannut ovet tämänkaltaisille verojärjestelyille jotka ovat hyvin laajoja ja polveutuvat monen eri maan kautta erilaisten konsernien hyödyksi ne eivät ole laittomia mutta ne ovat moraalittomia toivon että tämä lakiesitys menestyisi mutta en usko että eussa voi laittaa kotimaisia konserneja ulkomaisten konsernien kanssa eriarvoiseen asemaan ja tämä esitys saattaa kompastua ehkä olisikin syytä odottaa eun direktiivimuutoksia mistä täällä on jo mainittu ja mihin on viitattu ennen kuin tämä esitys voi menestyä sitten yksi asia joka hieman mietityttää erityisesti tässä lakialoitteessa mainitaan yrityksiä ja ehkä voimme arvata mistä tässä puhutaan kuitenkaan en ole huomannut että näitä yrityksiä kukaan olisi haastanut oikeuteen laittomasta veronkierrosta vaikka täällä on nyt mainittu monia erilaisia oikeusratkaisuja joiden pohjalta ne ehkä ovat syyllistyneet laittomaan veronkiertoon pyytäisinkin aloitteentekijältä näkemystä mikä tässä oikeasti on se tilanne ovatko ne laittomia vai

kolmikantainen oppi täällä me olemme lainsäätäjiä ja sitten taas asioista niistä laeista joita mahdollisesti rikotaan käydään kauppaa riippumattomissa tuomioistuimissa eli en en voi ottaa tähän asiaan sinänsä kantaa mutta siitä miksi tämä mahdollistuu yksi yksi osa on se että mainitun kolmannen pykälän kolmannesta nämä kotimaisuuskohdat mitkä on mainittu tässä varsinaisessa pykälässä ja kahdessa aikaisemmassa momentissa ja

arvoisa puhemies tämä perussuomalaisten edustaja tolppasen lakialoite laiksi konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta on yksi erinomainen esimerkki siitä miten perussuomalaiset hallitusvastuussa puuttuvat veronkiertoon edellinenkin hallitus olisi voinut tähän puuttua mutta ei sitä tehnyt nykyinen verotusmenettely josta edustaja tolppanen otti esimerkiksi erään suomalaisen terveyspalvelualan yrityksen ei ole sopusoinnussa konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain tarkoituksen kanssa nykyisellään kyseessä oleva kolmas momentti antaa lain henkeä ja tavoitteita syrjäyttävälle tulkinnalle perustetta ja täten mahdollistaa varojen siirron verottajan ulottumattomiin konserniavustusten avulla arvoisa puhemies kannatan siis lämpimästi perussuomalaisten edustaja tolppasen lakialoitetta laiksi tästä konserniavustuksesta verotukseen annetun lain muuttamisesta

arvoisa puhemies tosiasiahan kuitenkin on se että perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa joka on toistuvasti tehnyt lakiesityksiä joilla suosittaisiin verokeplottelua ja tulojen pimitystä näistä esityksistä on vedetty takaisin veronkiertäjien armahduslaki samoin kuin hallintarekisterilaki ja toki jos hallitus olisi vakavissaan yhtä vakavissaan kuin edellinen hallitus ja siellä ennen kaikkea valtiovarainministerit urpilainen ja rinne niin hallitus itse tekisi lakiesityksiä jotka puuttuisivat verovälttelyyn muutenkin kuin eu direktiivien pakottamana eikä jouduttaisi turvautumaan siihen että yksittäinen edustaja joutuu tekemään täällä lakialoitteita
sopinee että otetaan jäljellä olevat kolme puheenvuoroa ja sen jälkeen jatketaan debatilla mikäli siihen vielä aihetta löytyy

arvoisa puhemies edustaja tolppasen lakialoite laiksi konserniavustusten verotusten porsaanreikien tukkimiseksi on erittäin kannatettava olen myös allekirjoittanut tämän ja seurannut edustaja tolppasen pitkäjänteistä työtä tässä asiassa toivon että aloite saa hyvän vastaanoton valiokunnassa ja asia etenee harmaan talouden syövereihin menevät rahat ovat pois hyvinvoinnin rahoituksesta kouluilta lapsilta vanhuspalveluista terveyspalveluista on hyvin tärkeää että aggressiivista verosuunnittelua suitsitaan ja veroparatiisit suljetaan suuret monikansalliset yhtiöt voivat nyt solmia edullisia verosopimuksia esimerkiksi luxemburgin kanssa ja selvitä alle prosentin verotuksella eu maissa tällaisia sopimuksia on solmittu peräti yli kolmesataa on hyvin kestämätöntä että kansalaisten verotusta eu maissa on kiristetty pk yritykset maksavat korkeita veroja ja suuryritykset tällä tavalla selviävät kuin koira veräjästä verotuksista

tehdään voitot suomen kannattaa kannattaa näitä komission ehdotuksia lämpimästi mutta myös esittää parannuksia asiaan esimerkiksi yritysten maakohtainen raportointi valitettavasti puuttuu komission esityksestä

valtiovarainministerikaudella tähän konserniavustusten verovähennysoikeuteen puututtiin vuonna kaksituhattakaksitoista se oli ja on osa sdpn linjaa jolla kansainväliseen verovälttelyyn puututaan euroopan unioni on seurannut suomen aloitetta ja nyt komissio on julkaissut veronkierron estämisohjelman joka nivoutuu oecdn ansiokkaaseen toimintaan kun tuota vuoden kaksituhattakaksitoista lakia säädettiin keskusta esitti vastalauseessaan vaatimuksen että konserniavustusten porsaanreiät pitäisi tukkia myös tuloverolain puolella eikä vain elinkeinoverolaissa tällöin päästäisiin puuttumaan myös kiinteistöyhtiöiden konserniavustuksiin ja keplotteluun jossa keinotekoisen korkealla korolla siirretään varoja nollaverotuksen tai matalan verotuksen maahan oppositio oli tuolloin oikeassa sillä ulkomaisilla sijoittajilla on suomessa miljardien kiinteistöomaisuus jonka tuotot kierrätetään suomen verottajan ulottumattomiin nyt kun keskusta on hallituksessa olen odottanut milloin se toteuttaa oman vaatimuksensa myös kiinteistöyhtiöiden keplottelun lopettamiseksi mutta mitään tällaista aloitetta ei ole tullut sen sijaan on ilmennyt että yksi hallituksen ministeri on perustanut juuri tällaisen kiinteistöalan emoyhtiön matalan verotuksen belgiaan itse tunnustanut että tarkoitus oli verosuunnittelu

on ja siksi toistan myös sdpn vaihtoehtobudjetissa tehdyn aloitteen myös kiinteistöyhtiöiden konserniavustusten porsaanreikien sulkeminen perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa joka on toistuvasti tehnyt lakiesityksiä joilla suosittaisiin verokeplottelua ja tulojen pimitystä palautetta on varmaan kentältä tullut kun työmiehet ovat miljonäärien kelkassa

arvoisa puhemies edustaja tolppasen lakialoitteella on erittäin hyvä ja kannatettava perustavoite ja tarkoitus valitettavasti minun käsitykseni kuitenkin on se että tämä ongelma johon tässä pyritään nyt ratkaisu löytämään ei johdu niinkään konserniavustuslain momentista johon muutosta tässä nyt esitetään itse asiassa tämän kyseisen lain kolmatta pykälää pitää lukea niin että tuo kotimaisuusvaatimus koskee yhtä lailla kolmospykälän tapauksia vaan ne järjestelyt joita käytännössä tehdään varojen ja voiton siirtämiseksi ulkomaille tapahtuvat niin sanottujen alikapitalisaatiosopimusten kautta eli sille suomessa liiketoimintaa harjoittavalle yhtiölle myönnetään niin paljon lainaa että voitot saadaan korkokuluina perittyä kuten edustaja harakka tuossa edellä totesi kaksituhattakaksitoista säädettiin silloisen hallituksen toimesta laki tai eduskunnan toimesta luonnollisesti mutta silloinen hallitus esitti sen eduskunnalle jossa korkovähennyksiä rajoitetaan ja se oli oikeansuuntainen toimenpide ja olen siitä samaa mieltä että tätä pitäisi vielä nyt tarkastella onko syytä kiristää tätä lainsäädäntöä sehän itse asiassa astui voimaan vasta kaksituhattaneljätoista muistaakseni vai viisitoista peräti taisi olla neljätoista joka tapauksessa siinä oli siirtymäaika jonkun verran pitempi kuin olisimme halunneet tätä lakia ja menetelmää pitäisi nyt lähteä rajoittamaan ja miettimään miten me saamme

oikea reitti varmasti nyt sitten kyseiset valiokunnat tutkivat onko tämä lakialoite joka on tehty sitten asianmukainen ja perusteltu mutta tämä on minun käsitykseni että tässä nyt ammutaan pikkuisen väärää pykälää

kun me täällä edustaja lohen kanssa puhumme niin tiedetään onko äänessä lintu vai kala olen olen täsmälleen samaa mieltä siitä että tuota lainsäädäntöä olisi pitänyt jatkaa vielä ja se kysymyshän oli siinä se että tuo vuoden kaksituhattakaksitoista ansiokas säädäntö koski vain elinkeinoverotusta kun taas kiinteistöyhtiöt kuuluvat tuloverotuksen piiriin eli sen takia

muun konserniavustuslain estämättä voidaan siirtää edelleenkin toisiin maihin olen iloinen jos edustaja lohi vaikuttaa siihen että hallitukselta tulee esitys joka toteuttaa sen mitä keskusta kolme ja puoli vuotta sitten

minun täytyy sanoa molemmat herrat edustaja lohi ja edustaja harakka minä todella toivon että kaivatte esiin tästä voimassa olevasta lainsäädännöstä niitä porsaanreikiä mitä siellä on tämä on vain yksi pieni kohta joka pyrkii omalta osaltaan tukkimaan yhden porsaanreiän

valtiovarainministerin taholta joka oli muuten sosialidemokraatti että suomessa on maan tapa maksaa konserniavustuksia ja sen lisäksi kirjalliseen kysymykseeni koskien tätä samaa asiaa vastattiin että se on suomessa ihan ok mikäli tällä ulkomaisella yhtiöllä on toimipiste suomessa ei siis kotipaikka vaan toimipiste esimerkiksi nakkikioski tai yksiö kontulassa se riittää perusteeksi sille että voidaan maksaa sitten konserniavustuksia mutta minusta meidän ei kannata lähteä tähän vanhaan juttuun koska tätä asiaa nyt onneksi vietiin vuonna kaksitoista eteenpäin

arvoisa puhemies tärkeintähän tässä on varmasti ratkaista se ongelma joka on tunnistettu monessakin tapauksessa viime aikoinakin että ne voitothan jotka syntyvät täällä suomessa harjoitettavasta liiketoiminnasta pitäisi täällä suomessa verottaa me olemme laskeneet suomessa aika yhteistuumin meidän yhteisöverokantaamme kohtuullisen alas kaksikymmentä prosenttia on erittäin alhainen kansainvälisestikin kun mietitään meidän kilpailukykyämme minusta se on nyt sitten sen verran kohtuullinen vero että kyllä niin pitäisi olla että ne ne voitot joita syntyy suomessa suomessa harjoitettavista liiketoimista verotetaan kerta kaikkiaan täällä ja sen takia siitä perusideasta varmasti olemme täällä nyt yhtä mieltä kysymys on nyt vain siitä onko juuri tämä laki laki se oikea se periaatteessa nyt sitten tietenkin tullaan varmasti selvittämään ja se ei ole se tärkein kysymys mutta siinä olen samaa mieltä edustaja harakan kanssa että nyt on syytä pohtia ja olen siitä myös keskustellut laajennetaanko tätä evlään eli elinkeinoverolakiin sisältyvää korkorajoitusta tvln puolelle ensinnäkin on myös tutkittava molemmissa tapauksissa onko tämä nyt sinne sisältynyt korkorajoitus laajuudeltaan riittävä koska on tiedossa että edelleen siirretään näitä voittoja tätä kautta jonkun verran ulospäin nämä kaikki on hyvä selvittää tämä on tärkeää moraalisestikin että näin tullaan tekemään
arvoisa

edustaja lohen kanssa tästä tästä äärimmäisen samaa mieltä samaan aikaan täytyy muistaa se että meillä on olemassa jo lainsäädäntöä siirtohinnoittelun varalle tämä asiahan tuli viimeksi ajankohtaiseksi carunan yhteydessä en tiedä onko konserniverohallinto nyt aikeissa tutkia tutkia tätä siirtohinnoittelua mutta se on ollut varsin aktiivinen ja jälleen kerran toisin kuin edustaja tolppanen tässä väittää edellisen hallituksen aikana sekä verovälttelyyn että myöskin mahdollisiin veronkiertorikoksiin kohdistuvan tutkinnan voimavaroihin voimakkaasti panostettiin esitän tässä toiveen toiveen ja vetoomuksen siitä että esimerkiksi konserniverohallinnon ansiokkaaseen työhön taattaisiin riittävät voimavarat

tästä asiasta ei kannata väitellä nimittäin historia ei tunne vaihtoehtoja nämä kaikki löytyvät asiakirjoista mitä viime kaudella on tehty mitä on kirjallisiin kysymyksiin vastattu ja mitä on taas lakialoitteeni osalta tehty ja sanottu se on totta että myöhemmin minä aloitin tämän työn silloin vuonna yksitoista siihen tehtiin muutoksia ja perusteet olivat nämä jotka äsken sanoin yksi peruste oli se että on maan tapa maksaa konserniavustuksia toinen peruste oli se että se on suomessa täysin hyväksyttävää mikäli yhtiöllä on toimipiste täällä mutta ei kotipaikkaa kotipaikkahan antaisi verotusoikeuden mutta kuten sanottu minusta meidän on turha sitä käännellä että oikein vai väärin hyvin vai huonosti hyvä että sieltä tuli ensimmäinen asia että joku asia nytkähti eteenpäin viedään tämä asia nyt yhdessä loppuun maaliin haetaan ne kaikki kohdat

arvoisa herra puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua tästä vierestä ja on hienoa ensinnäkin perussuomalaisten edustaja tolppanen on nähnyt vaivaa ja etsinyt tällaista tällaista lain porsaanreikää että veroparatiiseihin estettäisiin rahoja valumasta nyt sitten näyttää että tätä keskustelua on aika helppo tästä laajentaa ja kaikki kaikki olemme varmasti siitä hyvin yksimielisiä että kaikki tämä veroparatiisitoiminta pitäisi pyrkiä estämään tai tekemään vähemmän houkuttelevaksi ja ja niin edelleen miten se sitten tehdäänkään on mukavaa että edustaja harakkakin tuossa kiitteli hallitusta siitä että oli peruttu nämä nämä hallintorekisteri ja

ja varmaan perussuomalaisillakin on osansa tässä tässä asiassa mutta kysyisinkin edustaja harakalta tässä keskustelussa kun minulta meni ohi sivu suun mikä teidän kantanne tähän tolppasen aloitteeseen oli kannatitteko siis tätä aloitetta kuitenkin sitä että tämmöinen porsaanreikä tukittaisiin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan

arvoisa puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ehdottaa tällä lakialoitteella määriteltäväksi sen mikä on kohtuullinen sähkön siirtohinnan vuosikorotustason enimmäismäärä taustalla on tietysti se että suomen suurin sähköverkkoyhtiö caruna oy ilmoitti kahdeksastoista ensimmäistä kaksituhattakuusitoista sähkön siirtohintojen massiivisista korotuksista yrityksen tiedotteen mukaan korotuksen vaikutus siirtolaskun verolliseen loppusummaan on caruna oyn alueella keskimäärin kaksikymmentäseitsemän prosenttia ja caruna espoo oyn alueella keskimäärin kaksikymmentäkaksi prosenttia paikoin korotukset ovat olleet vielä tätäkin suurempia jätimme lakiesityksen ennen kuin meillä oli tieto siitä että ministeri rehn lupasi puuttua asiaan ja ja teki esityksen lakiesityksemme mukaisista rajoituksista sähkön siirtohintojen korotukseen tai lupasi tuoda tällaisen esityksen eduskuntaan suurkiitos ministerille siitä että hän on luvannut tarttua toimeen ja tähän tärkeään asiaan eduskunnassa tuntuu vallitsevan suuri yksimielisyys siitä että tähän tilanteeseen ja näihin kohtuuttomiin sähkön siirtohintojen korotuksiin täytyy puuttua arvoisa puhemies lakialoitteemme mukaan energiaviraston tehtävänä on erityisesti vahvistaa sähkön siirtohinnan kohtuullisuus mikä aloitteemme mukaan merkitsisi sitä että sähkön siirrosta kuluttajalta perittävän perittävän hinnan vuosittainen korotus ei saisi ylittää kymmentä prosenttia eikä viittätoista prosenttia energiamarkkinaviraston nelivuotisella tarkasteluajanjaksolla

ei ei otettu huomioon eikä ennakoitu tilannetta jossa kuluttajien maksamiin sähkön siirtohintoihin kohdistuisi nyt ilmoitetun suuruisia valtavia kertakorotuksia ottaen huomioon että lakia säätäneen eduskunnan ja talousvaliokunnan tahto oli ehkäistä kohtuuttomia hinnankorotuksia on katsottava tapahtuneiden sähkön siirtohintojen korotusten olevan lainsäätäjän tahdon ja näin ollen lain hengen vastaisia

oikeasuhteisuutta sekä määritellä sähkönsiirtoverkkojen tapainen perusinfrastruktuuri kuuluvaksi valtion strategiseen omistukseen jota ei tule yksityistää arvoisa puhemies tässä kyseisen carunan tapauksessa törkeää on lisäksi vielä se että kyseinen yhtiö harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua ja konsernin sisäisillä sisäisillä järjestelyillä minimoi veronmaksun suomeen

arvoisa puhemies kaikki nykyiset oppositiopuolueet jotka näkymän mukaan puuttuvat tällä hetkellä salista lähes totaalisesti olivat siunaamassa sähkönsiirron monopoliyhtiön myyntiä ja kaikille nykyisille oppositiopuolueille tuli yllätyksenä se että tämän monopoliaseman turvin on helppo nostaa hintoja perussuomalaisille se ei tullut yllätyksenä ja nytkin olemme olleet kärjessä vaatimassa asian korjausta demareissa myönnettiin että peiliin katsomisen paikka on vähitellen alkaa ymmärrys lisääntymään että koko edellinen hallituskausi meni metsään ja oppositioasema on siten täysin ansaittu ylipäänsä oppositiopuolueista henkii voimakkaasti edellisen hallituskauden teema tuhrataan ensin ja viisaus seuraa perässä demaritkin ovat jo keksineet kuinka työpaikkoja tehdään hallitusta paremmin vaikka edellisen kauden aikana loivat pelkkää työttömyyttä nyt vasemmistoliitto seuraa tässä samaa linjaa sähköasioissa tätä kutsutaan jälkiviisaudeksi tehdään ensin virheet ja löydetään oikeita ratkaisuja jälkikäteen kun ei enää olla vallassa eikä puheiden perusteella vastuussakaan on kuitenkin hyvä että koko opposition siunaama monopoliyhtiön myynti on herättänyt halua katsoa peiliin mutta myös muuttaa lainsäädäntöä harmi kuitenkin ettei vasemmistoliitto herännyt tähän tarpeeseen myynnin jälkeen ollessaan vielä hallituksessa arvoisa puhemies jos näin olisi menetelty laki olisi voinut ehtiä voimaan ja estää ylisuuret korotukset jotka nyt pääsivät tapahtumaan kolmisen vuotta sitten juha sipilä antoi edustaja arhinmäelle vihjeen osinkoveroasiassa ja hän ymmärsi silloin mitä tuli päätettyä helmikuun neljäs päivä tänä vuonna ministeri olli rehn lupasi puuttua sähkönsiirron korotuksiin lailla seuraavana päivänä siis viides toista tämä on tarkistettu vasemmistoliitto jätti tämän lakiehdotuksen olisiko vasemmistoliiton ollut tyylikkäämpää olla jo edeltä viisas

arvoisa puhemies edustaja mäkelän kannattaa tarkistaa pöytäkirjat mitä viime hallituskaudella hallituksessa tapahtui talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa vasemmistoliitto vastusti fortumin sähköverkkojen myymistä carunalle jätimme asiasta eriävän mielipiteen se löytyy sieltä pöytäkirjoista tekin sen voitte sieltä löytää ja voitte huomata että vasemmistoliitto ei siis hallituksessa ollessaan siunannut fortumin sähköverkkojen myymistä carunalle tämä on fakta ja ja tämä löytyy historiankirjoituksesta siinä mielessä koen että on todellakin aivan täysin oikeutettua että me täällä myös sitten arvostelemme tätä koska pystyimme ennakolta näkemään mitä tämäntyyppisen luonnollisen monopolin yksityistäminen tarkoittaa mutta se täytyy myöntää että sähkömarkkinalakia valmisteltaessa ei osattu nähdä sitä minkälaisia suuria kertakorotuksia tehtäisiin eikä sinne riittäviä rajoituksia silloin osattu näille kertakorotuksille laittaa mutta nyt on hyvä että sähkömarkkinalakia sitten ryhdytään korjaamaan näiltä

arvoisa puhemies puuttumatta nyt paremmin siihen ovatko uuden lain esittäjät ajan tasalla vai miten onko edellinen hallitus tehnyt virheitä itse koen tämän sähkömarkkinalain muutoksen tärkeänä ihan kuluttajan kuluttajan kannalta sellaisen monopoliomaisuuden osalta jota mielestäni sähköverkot suomessa ovat pitäisi erityisen tarkkaan tulevaisuudessa miettiä kenelle se omistus kuuluu ja kuinka paljon niillä voidaan hinnoittelua ja kuluttajien tilannetta vaikeuttaa koska on sellainen asia jota ei käytännössä voi kilpailuttaa niin sehän on selvää että silloin näissä asioissa pitää pitää oikeudenmukaisuuden toteutua siinä mielessä pidän tätä lakialoitettakin ihan tarpeellisena ja hyvä että hallitus nyt puuttuu näihin

että täällä salissa keskustellessa on useisiin otteisiin todettu että hallituksen päätökset ovat hallituksen yhteisiä päätöksiä myös ne epämieluisat päätökset tämä on tuotu monta kertaa esille myös perussuomalaisten kohdalla hallitus on tehnyt monia asioita jotka eivät ole olleet kenties meille mieleen mutta päätökset ovat yhteisiä hallituksessa pisteiden pisteiden kerääminen asialla on varsin onttoa kun vasemmistoliitto kuitenkin jatkoi hallitusrintamassa mukana kunnes myöhemmin katsoi tarpeelliseksi erota